Vaikka olemme viime aikoina saaneet rohkaisevia ja hyviäkin uutisia Myanmarista, niin on aivan selvää, että kansainvälinen yhteisö ei saa sokaistua. Rakhinen tilanne aiheuttaa suurta huolenaihetta koko tälle reformiprosessille ja jopa sille, että valtio saattaa uudestaan joutua autoritäärisen hallinnon alaisuuteen.

Siksi kansainvälisen yhteisön on edelleen kiinnitettävä huomiota tähän tapaukseen.